toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat sähköinen aseluparekisteri pitäisi kyllä saada lopulta valmiiksi meillähän on

pitkään valmisteltu asetietojärjestelmän sähköistä asiointia odottakaa hetki ja tämän sähköisen asioinnin myötähän esimerkiksi aselupien hakeminen voisi jatkossa tapahtua internetissä eli eli sähköisen kanavan kautta

sen takia meillä on ollut eduskunnassa käsittelyssä seuraava lykkäys jolla jälleen tätä palvelua ollaan eteenpäin siirtämässä me kävimme tästä asiasta erittäin hyvän keskustelun täällä useampien kollegoiden kanssa muun muassa ampumaradoista aseluvista reserviläisammunnasta metsästyksestä ja monesta muusta ja silloin esille nousi hyviä huomioita joita meidän aselainsäädännössä ja sen lupaprosesseissa pitäisi pystyä sujuvoittamaan ja ja uudistamaan myös ministeri ohisalo oli silloin paikalla ja ja olin itse tyytyväinen että hän otti meidän aseharrastajien ja ja metsästäjien huolet huolet huomioon ja ja lupasi niihin kiinnittää kiinnittää jatkossa huomiota yhtenä esimerkkinä vaikkapa se että kun ostan uuden aseen ja ostan sen aivan virallisesta aseliikkeestä niin minun täytyy käydä näyttämässä tuo ase poliisiasemalla tietyssä tarkasti määritellyssä aikaikkunassa ja tarkasti määrättynä kellonaikana mikä yleensä tarkoittaa sitä että ihmisten täytyy olla työpäiviä pois että he voivat tämän näytön hoitaa no itse sain sitten palautetta että no eikö nyt kansanedustajien pitkillä lomilla niitä ehdi näyttämään no näin varmasti me ehdimmekin mutta meillä onneksi tätä lainsäädäntöä ei tehdä kansanedustajia varten vaan vaan tavallisia

sähköisen käsittelyn mahdollistava järjestelmä on lopulta toteutuessaan myös merkittävä edistysaskel meille ammuntaa harrastaville ja siinä yhtenä tärkeänä asiana on se että esimerkiksi ampumataitojen omaehtoista ylläpitoa voisi rekisteröidä tai kertoa tänne sähköiseen

yksi mielestäni varsin hyvä huomio oli kun luin näitä lausuntoja joita tästä esityksestä on annettu että reserviläisliitto ihmetteli sitä miten tämä sähköiseen järjestelmään siirtyminen todennäköisesti esityksen mukaan olisi edelleen nostamassa hintoja eikö sähköisen järjestelmän ennen muuta pitäisi niitä olla mieluumminkin laskemassa tämä harrastuneisuuden todentaminen on yksi asia jonka takia halusin vielä tänään oman puheenvuoron pitää on tärkeää että metsästäjät mutta myös ampumaharrastajat ja reserviläiset voivat jatkossa ilmoittaa nämä tiedot itse kun tämä rekisteri joskus saadaan toimintaan mutta sitten sain yhden palautteen joka on jälleen todistus siitä että asiaan vannoutuneet ihmiset seuraavat näitä meidän täysistuntoja minulle perheenisä pirkanmaalta lähetti sähköpostin jossa hän kertoi harrastavansa rata ammuntaa ja urheiluammuntaa ja myös harrastavansa srata eli sovellettua reserviläisammuntaa ja ja hän on hakenut lupia näihin aseisiinsa hän hän toteaa tässä olen toimittanut hakemuksen täydennyksiä lokakuun alkuun mennessä ja hän kirjoittaa tätä sähköpostia kahdeskymmenes helmikuuta ja nyt on mennyt yli puoli vuotta hakemuksen jättämisestä ja melkein viisi kuukautta luvan täydennyksen jättämisestä luvista ei ole kuulunut vieläkään mitään poliisin sivuilla ilmoitetaan lupaprosessin kestoksi yksi kuukausi ja haastattelun kanssa puolitoista kuukautta hän kertoo olleensa yhteydessä myös

ja sieltä oli kerrottu että lupajono on helposti jopa puoli vuotta hän totesi että tämä on kohtuutonta ja olen palautteen antajan kanssa täysin samaa mieltä hän kertoo myös että lupa asiassa kesto ei ole ainoa ongelma hän kertoo kuinka esimerkiksi hakemuksen liitelomakkeita on hukkunut matkan varrella ja niitä on pitänyt toimittaa uudemman kerran tässä yksi hyvä esimerkki siihen että kyllä nämä täytyy saada sähköiseen järjestelmään tulevaisuudessa että ne pysyvät siellä mukana ja ja tietysti pystymme tätä kautta tietämään mitä me harrastamme ja minkälaisia aseita kullakin metsästystä tai reserviläistoimintaa tai tai ampumaurheilua harrastavalla on käytössä huoli on se että järjestelmä lykkääntyy jälleen useamman vuoden huoli on myös se että poliisin resurssit ovat riittämättömät ja tässä yhtenä toimivana kevennyskeinona olisi tuo minun esille nostamani malli missä aseita ei käytäisi enää näyttämässä poliisille kuin niissä tapauksissa kun kauppaa tehdään yksityishenkilöiden välillä on aivan turha tehdä tällaista byrokratiaa silloin kun ase hankitaan luvanvaraiselta aseidenmyyntiliikkeeltä
arvoisa puhemies edustaja heinonen tuntee tämän asian hyvin ja hän myös puhui asiasta erittäin hyvän ja perustellun puheenvuoron eikä siihen ole paljon lisättävää sen verran ehkä kuitenkin haluan myös omasta puolestani sanoa ampumaharrastus esimerkiksi metsästykseen liittyvä ammunta ja reserviläistoiminta ovat meille suomalaisille erittäin tärkeitä asioita ja siksi on tietysti tärkeää että se sääntely jota asiassa tehdään ja se hallinto joka näihin asioihin liittyy on kansalaisten näkökulmasta sujuvaa ja luotettavaa ja tarkoituksenmukaista tässä mielessä haluan paitsi yhtyä näihin edustaja heinosen esittämiin näkökulmiin ja toisaalta myös hänen esiin nostamiinsa huoliin hallinnon toiminnasta myös kiittää hallintovaliokuntaa siitä että hallintovaliokunta haluaa kuitenkin tämän sähköisen järjestelmän käyttöönotossa huolehtia siitä muun muassa toisessa käsittelyssä eduskunnalle esitettävässä lausumassa todeten että tämän järjestelmän tulee olla todella viimeisen päälle kunnossa siinä vaiheessa kun tämä uusi laki kahdeskymmenesviides pykälä astuu voimaan jotta sitten aseharrastajat ja ne jotka tätä uutta järjestelmää käyttävät voivat luottaa siihen että heidän asiansa tulevat oikein käsitellyiksi eikä siirtymävaiheesta aiheudu minkäänlaista turhaa hämmennystä ja epäluottamusta näin tärkeässä asiassa tässä mielessä hallintovaliokunta on tehnyt hyvää työtä ja voimme varmasti tämän mietinnön hyvillä mielin

arvoisa puhemies tuossa ensimmäisessä käsittelyssä todellakin paljon keskusteltiin tästä sähköisen lupaprosessin nopeuttamisesta ja siitä siitä kuinka monet toivovat että asia olisi jo hoidettu viime syksynä tein puolustusministeri kaikkoselle kirjallisen kysymyksen liittyen ampumaratojen sijaintiin ja myöskin siihen millä tavalla

voidaan turvata reserviläisten ampumarataharjoittelu eri puolilla suomea ja tietenkin riittävät resurssit ylipäätänsä reserviläisjärjestöille meidän täytyy muistaa että suomessa kuitenkin meidän puolustus nojaa tähän reservin omaehtoiseen harjoitteluun ja siinä mielessä kattava ampumarataverkosto eri puolilla suomea on tärkeä totta kai meillä sitten myöskin ampumaurheilijat tarvitsevat näitä ampumaratoja meillä monissa kunnissa erilaisia ympäristönormeja meluun ynnä muihin liittyviä normeja on tullut lisää ja osa niistä on saattanut vaikuttaa siihen että nykyisillään käytössä olevat ampumaradat eivät välttämättä sitä ole tulevaisuudessa mutta kuten ampumaseurat ja maanpuolustusjärjestöt ovat tuoneet esille he ovat tyytyväisiä siihen että puolustusvoimat on myöskin avannut niitä omia ampumaratapaikkojaan jos heidän oma käyttötarpeensa ei ole ollut niin suuri ja viranomaisluvat sillä alueella ovat sen sallineet näitä on voitu avata myöskin ampumaseurojen ja maanpuolustusjärjestöjen käyttöön toivoisi että tällaista voisiko sanoa monipuolista monikäyttöä pystyttäisiin alueellisesti harkitsemaan ja sitä kautta varmistamaan että on todellakin käytössä näitä ampumaratoja riittävästi niin ampumaurheilun harrastajille kuin myöskin sitten

arvoisa herra puhemies ampuma aselainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä käsiteltiin silloin omana sisäministeriaikanani runsaasti ja myös tämä asetietojärjestelmän kehittäminen oli oli sellainen hanke jota jota laitettiin vireille aseluvathan olivat aikoinaan poliisilaitosten käsikortistoissa ja niiden kokoaminen sähköisiin järjestelmiin on vienyt todellakin kauan ja ja tämä sähköisen asetietojärjestelmän kehittäminen joka on erittäin tarpeellinen kaikkien osapuolten kannalta on todellakin vienyt kyllä yllättävän pitkän ajan olen tyytyväinen siihen että hallintovaliokunta on selvästi hyvin huolellisesti tähän aiheeseen paneutunut ja myös ihan yksimielisesti korjasi tätä hallituksen esitystä tuomalla esiin sen että tämä sähköisen asioinnin mahdollistava asetietojärjestelmä ei tulisi olemaan käytössä säännöksen ehdotettuna voimaantuloaikana ensimmäinen kuudetta kaksituhattakaksikymmentä ja sen takia sitten pidettiin tarkoituksenmukaisena lykätä sähköisen asioinnin aloittamista siihen saakka kun uusi asetietojärjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä hiukan ihmettelen että tätä ei ministeriössä oltu ajateltu riittävän pitkälle mutta hyvä että eduskunta on tässä tehnyt huolellista työtä ja ja näin varmistanut että käytäntö myös pysyy sitten näiden pykälien kanssa linjassa

liittyy laajemminkin valtion ict hankkeisiin niihin kohdistetut aikataulutoiveet ovat hyvin monelta osin osin pettäneet ja aina siirtyneet eteenpäin tässäkin näemme miten jatkuvasti on tullut viivästyksiä niihin tavoitteisiin jotka

arvoisa puhemies kävimme tästä todellakin muutama päivä sitten perusteellisen keskustelun ja olen myös hallintovaliokunnan jäsen jossa tämä asia käytiin huolella läpi pyysin puheenvuoron nyt vain ja ainoastaan sen takia että minua alkoi kiinnostaa mistä tämä asia nyt tosiasiassa on kiikastanut kiikastanut kuten kaikki tiedämme digihankkeessa tai ict hankkeessa on yleensä aina tilaaja tässä tapauksessa se oli poliisihallitus ja tuottaja tässä tapauksessa se oli cgi joka on suuri kansainvälinen tietotekniikkatalo työntekijää maailmanlaajuisesti ja kolmetuhattakahdeksansataa henkilöä suomessa olen keskustellut molempien niin sanottujen osapuolten kanssa ja minulle muodostui semmoinen käsitys että kyllä tässä ongelmat olivat enemmän täällä tilaajan eli määrittelijän puolella kun koko ajan tuli uusia toiveita tämä on sillä tavalla monitahoinen että tässä on asekauppa mukana tässä on yksittäiset kansalaiset tässä on poliisi tässä on monta tahoa sen prosessin aikana koko ajan esitettiin uusia ja uusia tavoitteita ja toiveita tähän ja siinä vaiheessa sitten huomattiin että asetetut budjetit ja asetetut aikataulut ryhtyvät pettämään ja niin sanotusti pöytä laitettiin puhtaaksi sen jälkeen se asia sitten palasi uusien aikataulujen takia tänne meille päättäjille ja on palannut jo jo kaksi kertaa

arvoisa herra puheenjohtaja

itse toimin aikaisemmin poliisin lupapalvelussa näitäkin asioita hoitamassa ja kuten edustaja linden juuri mainitsi on kyllä valitettava tosiasia että osaltaan poliisihallituksessa tuli todellakin koko ajan lisää vaatimuksia tähän asiaan toivottavasti tämä nyt saadaan vihdoin ja viimein maaliin tämän vuoden lopulla se olisi toivottavaa koska on aika ikävää tällainen tilanne huomata että kun jotakin hyvää asiaa valmistellaan sitten siihen tulee mutkia matkaan kuitenkin haluaisin muistuttaa myös siitä osiosta että vaikka saadaan toimiva asetietojärjestelmä niin poliisin henkilömitoitus lupapalveluissa on kuitenkin alimittainen jos ei siellä ole ole ketään käsittelemässä näitä asetietojärjestelmään tulevia tietoja ja ostopyyntöjä ja hankintalupia ynnä muita niin se jarruttaa silti aseharrastusta tässä edustaja heinonen mainitsi tämän että aseliikkeestä ei tarvitsisi käydä poliisilla esittelemässä minä olen siitä kyllä eri mieltä samalla tavalla mielestäni tulee esitellä aseliikkeeltä kuin yksityiseltä ostettu ase koska tässä esittelyssä poliisille kuitenkin käydään läpi myöskin säilytyssäännöt ynnä muut tämän ostetun aseen suhteen

taisin lähetekeskustelussa ja ensimmäisessä käsittelyssäkin todeta on valitettavaa että että ollaan siinä tilanteessa että tämä sähköinen käsittely ei tule voimaan nytkään hallintovaliokunnassa missä tätä asiaa käsiteltiin todettiin se sama mikä on todettu monissa muissakin osissa meidän valtion ict ratkaisuissa on tärkeätä että tiedetään mitä tilataan jotta voidaan sitten oikeasti saada sitä mitä tilataan edustaja linden nosti tuossa tärkeän asian esiin elikkä mitä määritellään kun täällä tehdään lainsäädäntöä ja määritellään asioita meidän sähköisille palveluille on kuitenkin tilanne se että sitä sähköisen palvelun ostoa ei voida laittaa eteenpäin ennen kuin lainsäädäntö on täällä tehty se tavallaan tuo niitä haasteita siihen että lainsäädäntövaateet saattavat olla joissain tilanteissa liian raskaita tai liian yksityiskohtaisia siihen mitä odotetaan ja oletetaan näiltä sähköisiltä palveluilta on sitten kyse lupapalvelu tai rekisteri tai tai ter veydenhoidon puolen tämä on semmoinen asia johon meidän on yhdessä syytä kiinnittää huomiota ja ja tämä kuuluu ministeri paateron

pitkä kokemus aseiden käsittelystä ja harrastuksesta ovat aiemmin arvostelleet aselupaprosessien hitautta ja kankeutta myös poliisin harveneva toimipisteverkosto tuo tähän oman haasteensa kun kun hakemuksia jätetään ja sitten oston jälkeen se ase pitää luonnollisesti käydä esittämässä jotta voidaan varmistaa että kyseessä on juuri se ase jota lupa koskee sähköinen aseluparekisteri edistää tätä sähköistä asiointia ja varmasti siltä osalta jouduttaa tätä prosessia ja helpottaa sitä mutta niin kuin edustaja niemi tuossa toi esille on myös varmistettava että poliisilla on riittävä resursointi sitten

arvoisa herra puhemies edustaja heinonen toi hyvin esiin käyttäjiltä tullutta palautetta sitä olisin omalta osaltani halunnut täydentää siltä osin että kun uudistus aikanaan tulee niin niin myös lain tulkinta olisi joka puolella maata samanlainen koska nykyään kuuluu sitä että tietyltä alueelta ei kannata hakea lupaa vaan hakee siitä toisesta piiristä tulkinta on on erilaista eli että myös se huomioitaisiin siinä muutenkin kokisin että lähtökohdan tälle uudistukselle tulee olla viranomaisten työn helpottamisen ja luotettavuuden lisäksi laillisen harrastajan parempi palvelu

arvoisa herra puhemies nykyinen asetietojärjestelmä otettiin siis käyttöön vuonna kaksituhattakaksitoista ja

järjestelmällä tuotettavat päätökset arkistoidaan edelleenkin paperisessa muodossa on aivan totta että

aseharrastajilta ja luvanhakijoilta tulee tätä viestiä että lupakäytännöt vaihtelevat poliisilaitoksesta toiseen ja niissä on ollut myös tietynlaista joustamattomuutta johon tämän sähköisen järjestelmän odotetaan tuovan merkittävää helpotusta hankkeen kustannukset kokonaiskustannukset sekä myös sitten ylläpitokustannukset on ministeriö arvioinut mutta selvästi valiokunnan mietinnöstäkin käy ilmi että on edelleenkin epävarmaa mitkä ne lopulliset kustannukset sitten tulevat olemaan kunhan tämä sähköinen asetietojärjestelmä saadaan käyttöön tietenkin aseharrastajien ja aseluvan hakijoiden kannalta on tärkeää paitsi joustavuus myös se että hinta ei nouse kohtuuttoman korkeaksi
keskustelu jatkuu eduskunnan puhemiehen tehtäviin ei kuulu hoputtaa edustajia mutta sen saan sanoa että mikäli tämä ilmeisesti yksimielinen laki halutaan maaliskuun ensimmäinen päivä

arvoisa puhemies en halua pitkittää tietenkään tätä käsittelyä mutta mielenkiintoni heräsi tähän keskusteluun sen takia että kun kunnissa ja valtiolla tehdään tietojärjestelmäuudistuksia ne eivät tahdo onnistua kerralla siitä koko ajan tulee uutta tietoa ja tämä on ongelmana myös kunnissa tässä on yksi yksi näkökohta siihen että täytyisi olla hyvinkin tarkat tiedot mitä sillä järjestelmällä halutaan tehdä ja tuottaa sen jälkeen sitten varmasti tämäkin järjestelmä tulee toimivaksi eli kannattaa koko koko julkisen sektorin puolella kehittää näitä

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa

lakiehdotuksista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa herra puhemies tässä lakialoitteessa esitetään että liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain neljättä pykälää muutettaisiin niin että liikenneturvallisuusmaksun määrä olisi yksi pilkku viisi prosenttia vakuutusmaksutulosta liikenneturvallisuusmaksun prosenttiosuutta ehdotetaan nostettavaksi siksi että voidaan varmistaa lakisääteisen liikenneturvallisuustoiminnan rahoitus lain mukaan liikennevakuutusyhtiöltä kerätään veroluonteista liikenneturvallisuusmaksua jonka määrä on yksi prosentti pakollisten liikennevakuutusten vakuutusmaksutulosta vastaavasti valtion talousarviossa osoitetaan määräraha tieliikenteen turvallisuuden edistämiseen liikenneturvallisuusmaksuna kerätty rahamäärä on pienentynyt voimakkaasti viime vuosina jopa viidenneksellä tavoitteena on että liikenneturvallisuusmaksuna kerättävä raha vastaisi lakisääteisen liikenneturvallisuustyön rahoitustarvetta arvoisa puhemies

vuonna kaksituhattakuusitoista valmistetuilla säännösmuutoksilla liikenneturvallisuusmaksu muutettiin veroluonteiseksi maksuksi ja vastaavasti talousarviossa osoitetaan rahoitus tieliikenneturvallisuuden edistämiseen liikenne ja viestintävirasto jakaa tuon rahoituksen hakemuksen perusteella liikenneturvallisuustyöhön tuolloin hallituksen esityksen perusteena oli että tavoitellaan nimenomaan liikenneturvallisuustyön jatkuvuutta ja tällä viitattiin liikenneturvan liikennevakuutuskeskuksen onnettomuustutkintainstituutin ja ahvenanmaan maakunnan liikenneturvallisuustyöhön lakia valmisteltaessa arvioitiin että maksutulo lisääntyisi arvio oli kuitenkin virheellinen ja liikennevakuutuksen maksutulo on vähentynyt voimakkaasti vuodesta kaksituhattakuusitoista jo vuonna kaksituhattaseitsemäntoista maksutuloon perustuva liikenneturvallisuusmaksu väheni yhdeksästä miljoonasta seitsemään pilkku seitsemään miljoonaan ja vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarviossa maksutulo oli vähentynyt enää seitsemään pilkku kolmeen miljoonaan ennakkotietojen mukaan maksutulon aleneva kehityssuunta jatkuu edelleen

liikenteen ja ajoneuvojen määrät eivät kuitenkaan ole vähentyneet eikä siten liikenneturvallisuustyön tarve ole vähentynyt nykytilanteessa liikenneturvallisuusmaksukertymä ei ole riittänyt kattamaan lakisääteisen liikenneturvallisuustyön tarvitsemia vakiintuneita resursseja vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarviossa ministerit orpo ja berner ja vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarviossa ministerit lintilä ja marin korottivat liikenneturvallisuustyön määrärahaa suuremmaksi kuin mitä liikenneturvallisuusmaksulla on kerätty tarkoituksena oli että määräraha saadaan pidettyä lähes edellisiä vuosia vastaavalla tasolla tästä ymmärryksestä liikenneturvallisuustyötä kohtaan kiitos edellä mainituille ministereille samanaikaisesti kustannukset ovat kuitenkin kasvaneet joten reaaliset resurssit liikenneturvallisuustyölle ja onnettomuustutkintatyöhön ovat korotuksista huolimatta jo vähentyneet lakisääteisen liikenneturvallisuustyön rahoitus ei voi olla kiinni vuosittaisesta keskeisten ministerien hyväntahtoisesta käsiohjauksesta turvallisuus on kansalaisten perusoikeus ja se koskee myös oikeutta turvalliseen liikkumiseen ja liikenteeseen suomi on asettanut eun linjausten mukaiset tavoitteet tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja liikenteessä loukkaantuneiden ja menehtyneiden määrän vähentämiseksi turvallisuuteen vaikuttavat keskeiset kohdealueet ovat ihminen kulkuneuvot ja liikenteen infra kaikkiin edellä mainittuihin pitää jatkuvasti panostaa ja kattava vahinkoja ennalta estävä ajan ja ilmiöihin perustuva työ pitää varmistaa tieliikenteessä turvallisen liikkumisen kokemus kuuluu kaikille siksi tämä lakialoite on tehty